On ennustettu, että Euroopassa on ensi vuonna kymmenen miljoonaa uutta työtöntä, ja heikommassa työmarkkina asemassa olevien tilanne vaikeutuu entisestään.

Esimerkiksi Suomessa yli 93 prosenttia yrityksistä on alle kymmenen hengen mikroyrityksiä, ja kuitenkin nämä pienet yritykset työllistävät 46 prosenttia kaikista työelämässä olevista. On siis oikein, että EU perustaa mikrorahoitusjärjestelmän juuri työllisyyden kriisiin vastaamiseksi ja tukee siten myös jäsenvaltioiden omia, samansuuntaisia ohjelmia.